Te sanoitte, että Puolalla on oikeus päättää itse, mitä se tekee. Oletteko te todella sitä mieltä, että me voimme päättää, mitä kohtia ihmisoikeuksista me kunnioitamme ja mitä kohtia emme? Ihmisoikeudet ovat kokonaisuus, joka koskee meitä kaikkia. Jos yhden meistä ihmisoikeuksia poljetaan, silloin poljetaan ihmisoikeuksia ja meidän kaikkien ihmisoikeuksia, myös teidän.